Mikään maa ei yksin ole syyllinen omaan maantieteelliseen asemaansa tai sitä kautta kohtaamaansa siirtolaispaineeseen. Siksi on perusteltua jakaa tätä taakkaa, ja meidän tulee tehdä rajavalvonnassa yhteistyötä ja avustaa toisiamme, ja näin myös vaikeina aikoina, ja erityisesti silloin.